Arvoisa puhemies, suurimman vahingon sota saa aikaan niille, joilla on koko elämä edessään. Sekä kapinallisten että hallituksen joukot ovat värvänneet jopa 12 ja 13 vuotiaita poikia joukkoihinsa lapsisotilaiksi. Tämä on kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus.

Vaarana on siis kokonaisen sukupolven menettäminen sodan takia. YK on arvioinut, että pakolaisten määrä saattaa kaksin ellei kolminkertaistua tämän vuoden aikana, mikäli kriisi jatkuu. EUn onkin tuettava Syyrian naapurimaita pakolaisvirtojen hallitsemisessa ja avun tarjoamisessa heille. Pakolaisten kohtelu on monin paikoin erittäin huonoa. Kansainvälinen yhteisö ei ole tehnyt tarpeeksi Syyrian kriisin ratkaisemiseksi.